Tilanne alkoi kärjistyä kesäkuun alussa, kun buddhalaisten joukko surmasi kymmenen muslimia kostoksi buddhalaistytön väitetystä raiskauksesta. Kansainvälisten lähteiden mukaan osa Myanmarin buddhalaismunkeista lietsoo tarkoituksellisesti uskontoryhmien välisiä jännitteitä, erityisesti juuri muslimeja vastaan. Rohingyat ovat asuneet Myanmarissa vuosisatoja, mutta sotilasjohto vei heiltä kansalaisuuden vuonna 1982. Rohingyat eivät myöskään kuulu noin 135een laillisesti tunnustettuun etniseen vähemmistöön maassa. Rajuimpien arvioiden mukaan käynnissä saattaa pian olla kansanmurha. Vaikka olemme viime aikoina saaneet rohkaisevia, hyviäkin uutisia Burmasta, on aivan selvää, että kansainvälinen yhteisö ei saa sokaistua. Meidän on muistettava, että nämä muutosprosessit ovat vasta aivan aluillaan.